Kuitenkin minua hämmästyttää yhä edelleen se, että kuinka välinpitämättömästi me täällä parlamentissa suhtaudumme tavallisiin kansalaisiin ja etenkin heikommassa asemassa oleviin kuluttajiin. Väitämme kyllä juhlapuheissamme, että kuluttajat ovat sisämarkkinoiden keskiössä, mutta todellisuudessa painotamme pikemminkin markkinavoimia ja taloudellista kasvua.

Suojelua kaipaavat etenkin haavoittuvat ryhmät, kuten vanhukset ja lapset. Olenkin iloinen, että mietinnössä kielletään lapsiin kohdistuva harhaanjohtava mainonta. Lapsiin kohdistuva mainonta vaikuttaa myös lasten kaverisuhteisiin ja sosiaaliseen asemaan, esimerkiksi vaatteet, lelut ja elektroniikka paljastavat hyvin nopeasti, onko perheellä rahaa vai ei. Tuskin meistä kukaan täällä haluaa, että eurooppalaisten syrjäytyminen alkaa jo lastentarhasta.